Arvoisa puhemies, Laos on syyskuussa ottanut yhden tärkeän askeleen eteenpäin ihmisoikeuksien parantamisessa ratifioimalla kansalaisten poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen.

Jälleen tarvitaan valtava määrä poliittista tahtoa. Vuoden 1999 lokakuun mielenosoituksissa vangitut opiskelijaliikkeen johtajat ja muut mielipidevangit on vapautettava viipymättä, kuten myös marraskuun toisena päivänä tänä vuonna rauhanomaisessa mielenosoituksessa vangitut henkilöt. Erityisen tärkeää on, että Laosin viranomaiset osoittavat demokraattisen tahtotilansa valmistelemalla ja toteuttamalla mahdollisimman pian lainsäädännölliset uudistukset. Kansallinen lainsäädäntö on saatava johdonmukaiseksi niiden kansainvälisten sopimusten kanssa, joihin Laos on sitoutunut.